Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, Eurooppa 2020 strategian toteuttamisessa sosiaaliset investoinnit ovat välttämättömiä. Kun muutama vuosi sitten lanseerasimme Eurooppa 2020 strategian tavoitteet, muun muassa koulupudokkaiden määrän laskemisen alle 10 prosenttiin, työllisyysasteen tavoitteen nostamisen 75 prosenttiin ja köyhyyden vähentämisen 20 miljoonalla henkilöllä, emme juuri keskustelleet siitä, millaisia pitkän tähtäimen investointeja jäsenvaltioissa on tehtävä, jotta näihin tavoitteisiin päästään. Esimerkiksi työllisyysasteen nostaminen, erityisesti naisten kohdalla, ei ole mahdollista, ellei jäsenvaltioissa ole panostettu päivähoitopalveluihin, lastentarhoihin ja päiväkoteihin ja tarjottu erilaisia mahdollisuuksia työn ja perheen yhdistämiseen. Tässä keskustelussa hivenen häiritsee se, mikä kysymyksessäkin on esitetty, että osa näistä sosiaalisista investoinneista haluttaisiin tehdä lainarahoituksella. Uskon, että meillä on EUssa tällä hetkellä ihan tarpeeksi velkaa ilman, että me lähdemme myös sosiaalisia investointeja tekemään lainarahoituksen varalla. Minun mielestäni sosiaaliset investoinnit ovat sellaisia, että jokaisen jäsenvaltion on kaikissa olosuhteissa pyrittävä priorisoimaan, että suurin osa sen verovaroista, jotka on kansalaisilta kerätty, käytetään budjetissa koulutukseen, terveydenhoitoon ja sosiaali investointeihin. Jos joku jäsenvaltio ei ymmärrä sitä, että näiden tulee olla suurin osa budjetin rakennetta, niin minun mielestäni on turha lähteä näitä yhteisillä velkarahoilla paikkaamaan.